ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämän

esityksellä pyritään tukemaan digitalisaatiokehitystä ja mahdollistamaan riittävän suurten asiointiverkostojen kustannustehokas ylläpitäminen luomalla puitteet valtion ja kuntien asiakaspalvelutehtävien hoitamiseksi yhteispalveluna erityisesti näillä yhteispalvelujärjestelmään ehdotetuilla muutoksilla voidaan osaltaan turvata sellaisten henkilöiden asiointitarpeet jotka eivät osaa tai joilla ei ole vielä teknisiä mahdollisuuksia hoitaa asiointiaan sähköisten palveluiden avulla laissa ei ehdoteta säänneltävän sitovasti siitä mitä viranomaisten palveluja yhteispalvelupisteen palveluvalikoimaan ehdotus perustuu nykyisen kaltaiselle viranomaisten sopimusperusteiselle yhteistyölle jossa myös palveluvalikoima määräytyy sopimuskohtaisesti malli mahdollistaa palvelujen tarjoamisen joustavalla tavalla asiakkaiden tarpeista lähtien ja paikalliset olosuhteet joka kerta huomioon ottaen valiokunta näkee tärkeänä että viranomaisten tulee suunnitellessaan asiakaspalvelun järjestämistä ja palveluverkkoaan kehittäessään

takeet sekä

oikeusohjeet valiokunta toteaa että yhteispalvelu voi olla tästä näkökulmasta eräs keskeinen palvelukeinovaihtoehto lisäksi on huomioitava että palveluneuvojien osaaminen vastaa yhteispalvelussa tarjottavan asiakaspalvelun kulloisiakin vaatimuksia ja sitten tämä mietintö on herättänyt tietysti kritiikkiä tämä ei ollut ihan täysin yksimielinen oppositio teki

se pohjautui

mutta siitä varmaan opposition edustajat itse kohta kertovat lisää valiokunnan enemmistö kuitenkin

arvoisa rouva puhemies

on hyvä asia ja on arvokasta että sitä viedään eteenpäin eikä jäädä odottamaan muita uudistuksia jotka ovat tekeillä tässä edellä edustaja laukkanen puhui digisyrjäytyneistä ja ja niistä henkilöistä jotka eivät pysty digitalisaatioon tai tai sähköisten palveluiden käyttämiseen ja nimenomaan siihen tällä halutaan vastata että on mahdollisuus toimia myös toisella tavalla täällä tulee koulutusvelvollisuutta ja tämäntyyppistä edustaja laukkanen puhui kuitenkin käytännössä vain ikääntyneistä ihmisistä joilla näitä näitä vaikeuksia olisi digitalisaation kanssa ja itse asiassa näin se ei pelkästään ole vaan meillä on yhä kasvava joukko sellaisia ihmisiä tai toisesta digitaalisten palveluiden käyttäminen ei ei onnistu sen takia kun luin tätä mietintöä hivenen hämmästyin sitä että kun tässä kuitenkin puhutaan digitalisaatiosta ja sähköisistä palveluista niin verkkoesteettömyyteen tässä ei millään tavalla kiinnitetä huomiota siihen että niiden palveluiden joita tässäkin osittain haetaan sähköisten järjestelmien kautta pitäisi olla yksinkertaisempia verkkoesteettömyys tarkoittaa nimenomaan sitä että siellä pystyvät näkövammaiset heikkonäköiset toimimaan mutta myös sitä että ne polut olisivat yksinkertaisia jokainen joka on esimerkiksi veropalvelua käyttänyt tietää että se ei ole kovinkaan esteetön edes meille jotka käytämme paljon sähköisiä palveluita kysyisinkin valiokunnan puheenjohtajalta edustaja eerolalta herättikö tämä verkkopalveluiden esteettömyys tässä yhteydessä minkäänlaista keskustelua se että myös siihen pitäisi panoksia

arvoisa rouva puhemies tämäntapaisesta esteettömyydestä ei hirvittävän paljon kyllä keskusteltu ja se jäi aika vähälle huomiolle sinänsä oli erittäin arvokas arvokas puheenvuoro nyt kun toitte esiin näissä verkkopalveluissa joista osa on erittäin hankalia otitte esille veropalvelun sivut viime viikolla itse kävin siellä

rouva puhemies halusin oikeastaan ihan lyhyesti ja keskitetysti puheenvuorossani keskittyä vain ikääntyneisiin tietysti luotin siihen että edustaja heinonen nostaa tämän älykkäänä miehenä esille ja laajentaa keskustelua niin kuin hän aina tekee mutta nämä ikääntyneet ihmiset ovat tällä hetkellä niin suuri joukko joka oikeasti yrittää pysyä mukana on hyväkykyisiä toimintakykyisiä jotka asuvat yksin mutta joilta nämä digitaaliset taidot eivät vain onnistu niin että sen takia tämä on erittäin tärkeä

kiitos valiokunnan puheenjohtajalle että hän vastasi ja ja itse asiassa vähän otti koppia tästä asiasta itse toivon että me ottaisimme kaiken kaikkiaan kaikissa näissä uudistuksissa missä digitalisaatioon nyt laitetaan panoksia aivan uudella tavalla esille ja kun eduskunnassa olemme ja meidänkin verkkosivuillamme paljon ihmisiä käy ja kun sieltä löytyy kyllä eri kieliversiot niin voisiko sieltä löytyä jatkossa myös sellainen esteetön helppo yksinkertainen tie se ei välttämättä tarkoita siis selkokieltä mutta se voi olla myös siihen suuntaan menevä mutta ennen muuta sellainen yksinkertainen tie löytää ne tärkeimmät asiat eduskunta voisi suomi sata juhlavuonna olla tässä myös suunnannäyttäjä kaikille muille kelalle verotoimistolle ja muille jotka toimivat verkossa olisimme niin kuin tiennäyttäjiä siinä että verkkokin voi olla esteetön ja tämä siis tarkoittaa

rouva puhemies edustaja heinonen ja ja edustajakollega laukkanen puhuivat verkkoesteettömyydestä näin sen pitää olla että viranomaisten kanssa asioidessa kynnyksen pitää olla mahdollisimman alhaalla toinen näkökulma mikä jatkuvasti nousee esiin on puheluiden maksullisuus kun soitetaan viranomaisille ja nimenomaan sellaiset tilanteet ovat kohtuuttomia joissa asiakas joutuu jonottamaan kymmeniä minuutteja joissain tapauksissa toista tuntia ja jonotusaika on maksullista ymmärtääkseni myös oikeusasiamies on ottanut tähän kantaa että näin ei pitäisi olla ja tähän tähän haluan kiinnittää tässäkin yhteydessä huomiota

on jo useammassa puheenvuorossa ihan oikein peräänkuulutettu sitä että pitää ottaa huomioon myöskin se useamman sadantuhannen ihmisen joukko jolla ei ole itsellään suoraa valmiutta käyttää verkkopalveluja ja silloin pitää ottaa huomioon myöskin se että kirjastojenkin kautta voidaan tarjota koska tärkeintähän tässä on se että

erilaisten palvelujen maksullisuudesta tämä on asia joka pitäisi kattavasti nyt sen takia selvittää että me olemme menossa enenevästi tilanteeseen jossa ihmiset joutuvat jonottamaan kela taksi on yksi hyvä esimerkki kun sitä useamman kerran joutuu soittamaan niin hyvin helposti puhutaan lähes kymmenen euron maksuista eli pitäisi tehdä kattava selvitys ettei käytetä väärin tätä palvelujen maksullisuutta varsinkin sen takia että siellä joutuu odottamaan sitä palvelua ja jonottamaan ja silloin se maksaa

yhdyn kokeneen edustaja anttilan huoleen tästä yksinomaan nettipalveluihin satsaamisesta meillä on monta esimerkkiä siitä että nämä nettipalvelut eivät ole vielä kaikkien jokapäiväistä elämää otan yhden esimerkin helsingistä helsingin vuosaaren terveyskeskus vaihtoi puhelinpalveluista kertaheitolla nettiasiointiin seurauksena oli että järjestelmät eivät toimineet oli monta viikkoa tilanne että tavalliset ihmiset eivät saaneet normaalilla tavalla yhteyttä lääkäriin

suunnitelmia on muitakin myös työvoimapalveluja työllisyyspalveluja ollaan siirtämässä nettiin jopa sanktiotoiminta aiotaan siirtää nettiin niin että automaattisesti koneet määrittävät sanktion ellet ole nettiin täyttänyt ja kertonut joka päivä mitä olet tehnyt netti on ilman muuta osa palvelua mutta yksin sen varaan ei pidä rakentaa

puhemies tässä ovat edustajakollegat käyttäneet kyllä erinomaisia puheenvuoroja ja nimenomaan tämä verkon esteettömyys on todella tärkeä asia joka täytyy ottaa huomioon kaikessa toiminnassa kun suunnitellaan viranomaisten järjestelmiä haluan kuitenkin nostaa vielä esille erään näkökulman noin tuolta lappilaisesta perspektiivistä meillä mennään ja viedään vahvasti palveluita verkkoon mutta siltikin meillä on vielä tässä maassa alueita joissa ei ole riittävän kattavia tietoliikenneyhteyksiä rakennettu eli siinä vastaavasti kun kehitetään esteettömyyttä täytyy varmistaa se että saadaan myös tähän laajakaistarakentamiseen vauhtia

aivan erinomaista keskustelua kun nettipalveluita lisätään se johtaa vääjäämättä siihen että jotkut siitä hyötyvät paljon elikkä on nopeat laajakaistayhteydet käytössä ja sitten armotta ne joilla ei tätä mahdollisuutta ole tippuvat pois olin tuossa aamupäivällä yhteydessä erään asian tiimoilta jossa olisi pitänyt nimenomaan olla nettiyhteys ja yritin puhelimella saada ihmistä kiinni nettiyhteys totta kai oli olemassa mutta puhelimella ei ihmistä saanut millään kiinni elikkä me olemme siinä tilanteessa jo aika pitkälti suomessa tänä päivänä että nettipalvelut hallitsevat markkinoita ja sen aidon palvelevan ihmisen löytäminen sieltä toisesta päästä on on äärimmäisen vaikeaa tämän takia eduskunnan pitää ottaa tämä vakavasti ja vaikka nyt jo näissä neuvotteluissa mitä parhaillaan käydään puolivälineuvotteluissa

rouva puhemies mielestäni on hyvä että että tätä keskustelua on laajennettu myös puhelinpalveluiden osalle kyllä tämä aika karmea esimerkki on siitä että tämmöisessä tilanteessa meillä kela ei ole pystynyt reagoimaan siten että puhelinjonottaminen näiden palveluiden saamiseksi ei olisi maksullista tämä tuntuu härskille että tämä meidän oma kansallinen päätöksenteko josta vähävaraisten ihmisten tuet ovat kiinni tällä hetkellä rahastaa niitä jotka kaikkein eniten ovat tukien tarpeessa toki meillä on vähän muutakin jälkeenjääneisyyttä lainsäädäntö on tullut nyt velvoittavaksi niin että pankkien on annettava pankkitunnukset mutta tällä kertaa esimerkiksi meidän kotimainen osuuspankki konserni ei vieläkään pysty toimittamaan maksuhäiriömerkintäisille ihmisille pankkitunnuksia kun järjestelmä ei jollakin lailla ole kunnossa vaikka meillä on on ollut tiedossa että tämä lainsäädäntö tulee velvoittamaan pankkeja

arvoisa puhemies olisin vain toisenkin puolen halunnut tähän tuoda esille totta kai on nämä ongelmat että kaikkien pitäisi päästä näihin palveluihin ja palvelut täytyy tarjota mutta meidän täytyy nähdä myöskin ne mahdollisuudet nyt esimerkiksi joissain rakennusluvissa tai vastaavissa tämä homma voi nopeutua huomattavasti kun päästään sähköisiin lupakäytäntöihin ja vastaaviin myöskin työvoimapalveluissa osa porukoista varmaan pystyy näkemään että suunnilleen näkyy kokeiluna ja karttapuolella mistä työpaikkoja löytää eli eli kannattaa käyttää myöskin nämä hyvät puolet mitä sieltä on löydettävissä mutta olla ainoa palvelu niiden osalta jotka eivät pysty sitä käyttämään siihenkin liittyy sekä infrarakentamista että koulutusta että pystyisi entistä helpommin tekemään siihen liittyy myöskin tietoyhteiskunta ammattilaisten näkökulma että pitäisi tehdä sellaiset käyttöliittymät joita on todella helppoa käyttää eikä monimutkaista

ja vielä edustaja katainen

erityisesti harvaan asutuilla seuduilla on nythän on kyse nimenomaan yhteispalvelupisteistä tällä kohtaa elikkä siitä verkostosta minkä minkä toivotaan laajenevan sillä tavalla että myöskin maaseudulla olisi mahdollisuus päästä samojen palveluitten äärelle kuin kuin muuallakin tällä hetkellähän tuo palveluitten verkosto on harmillisen harvaa on maakuntia joissa vain yhdessä kunnassa esimerkiksi on yhteispalvelupiste toki tämä äsken keskusteltu asia laajentaa mutta esimerkiksi puutteelliset laajakaistayhteydet ovat vain yksi syy miksi se on mahdotonta ihmisten saavutettavuuden näkökulmasta
sitten listalla vähän eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

saatavuutta yhdenvertaisesti koko maassa sekä parantaa viranomaisten toiminnan tehokkuutta tässä on hallitukselle haastetta riittämiin mutta uskon että se siinä lopulta onnistuu esityksessä ehdotetulla lailla julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta on tarkoitus päivittää yhteispalvelujärjestelmää niin että sen avulla voitaisiin edistää nykyistä paremmin viranomaisten asiakaspalvelujen saatavuutta koko maassa viranomaisten omat toimipisteverkot ovat parin viimeisen vuosikymmenen aikana harventuneet merkittävästi ja viranomaisilla on edelleen taloudellisuuden ja tuottavuuden vaatimusten kasvaessa tarpeita verkostojensa supistamiseen minulle viimeisimpänä uutisena on tullut että outokummun pieni poliisiasema pohjois karjalassa tyhjenee poliiseista ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen onneksi lupapalvelut sinne jäävät mutta seuraavaksi on lakkautuslistalla ilomantsi nämä päätökset vievät osaltaan eteenpäin poliisipäällikön pitkäaikaista tavoitetta että itä suomen poliisilaitoksen alueella olisi vain kolme poliisiasemaa mikkeli kuopio ja joensuu tämä varmasti kohta toteutuu vaikka se on törkeää alueella asuvien aliarvioimista joka tapauksessa on erittäin pitää yhteispalvelu täydentävänä kanavana tarjota viranomaisten asiakaspalvelut myös tulevaisuudessa yhdenvertaisesti koko maassa myös ilomantsissa tällä esityksellä pyritään tukemaan hallitusohjelman mukaista digitalisaatiokehitystä ja mahdollistamaan riittävän asiointipisteverkon kustannustehokas ylläpitäminen luomalla puitteet valtion ja kuntien asiakaspalvelutehtävien hoitamiseksi yhteispalveluna pidän hyvänä että erityisesti yhteispalvelujärjestelmään ehdotetuilla muutoksilla voidaan osaltaan turvata niiden henkilöiden asiointitarpeet jotka eivät osaa tai joilla ei ole teknisiä mahdollisuuksia hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten palvelujen avulla arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä voimassa olevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi siten että voitaisiin nykyistä paremmin varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken ehdotetulla lailla kehitetään ja monipuolistetaan lupausten mukaan yhteispalvelun ja palvelukeinoja laissa ei kuitenkaan ehdoteta säänneltävän sitovasti siitä mitä viranomaisten palveluja yhteispalvelupisteen palveluvalikoimaan sisältyy ehdotus perustuu nykyisen kaltaiselle viranomaisten sopimusperusteiselle yhteistyölle jossa myös palveluvalikoima määräytyy sopimuskohtaisesti esityksen mukainen malli mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen joustavalla tavalla asiakkaiden tarpeista lähtien ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen erityisesti tämä kohta on parasta mitä tässä esityksessä on toiminnan tulee olla tulevaisuudessa joustavaa ja asiakkaiden tarpeista lähtöisin ei viranomaisten pidän myös hyvänä että esityksen mukaisten säännösehdotusten hyväksyminen ja täytäntöönpano voidaan toteuttaa itsenäisesti eikä niillä ole välitöntä riippuvuussuhdetta tulevaan maakuntauudistukseen

puhemies palvelujen saavutettavuus on on yksi keskeisiä palvelun suhteen määriteltäviä määriteltäviä asioita jos palvelu on liian kaukana se ei oikeasti ole palvelu jota voidaan käyttää siksi on hyvä että että yhteispalvelupisteet voivat tuoda parhaimmillaan jo karanneitakin palveluita lähelle lähelle ihmistä meillä kotipitäjässäni kivijärvellä oli yhteispalvelujen etäpalvelukokeilu jossa niin kelan verottajan työvoimahallinnon kuin poliisin lupapalveluita sai etäpisteestä jo muutaman viikon jaksossa huomattiin että kymmenientuhansien kilometrien ajot asiakkailta vähenivät eli se oli myös asiakkaan säästö ja ja ilmaston kannalta erittäin positiivinen asia kuitenkin näissä lupapalvelupisteissä on noussut vähän ongelmaksi se että että kunnat ovat kokeneet että he joutuvat omalla kontollaan hoitamaan asiakkaitten asioita koska jonkunhan siellä päässäkin täytyy olla neuvomassa toki oli tässäkin videoyhteysmahdollisuuksia ja joskus voi viranomainen tulla aivan tulla aivan paikan päällekin kuten esimerkiksi poliisipalveluissa pihtiputaalla on tehty mutta kustannusten jako ei ole ollut erityisen selvää ja ja siksi mielestäni on hyvä että että tätä nyt selvennetään ja kunnat eivät joudu niin paljon vastaamaan tulevaisuudessa sitten etäpalvelupisteitten säilyttämisestä

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä jo pitkään valmistelussa ollut esitys tällä tavalla taas hieman saa potkua eteenpäin pidän hyvin tärkeänä että näitä yhteispalvelupisteitä kehitetään niin että kaikilla suomalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada palveluita ihan aidosti pelkkä yhteispalvelupisteen nopea nettiyhteys ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan erittäin paljon sähköisten palveluiden käytön neuvontaa ja tukea ja siihen on myös panostettava myös palveluneuvojien osaamista ja näitä teknisiä järjestelmiäkin on kehitettävä tällainen kohtuullinen saavutettavuus pystyttäisiin näin takaamaan ja siksi olisikin erittäin tärkeää että kaikki viranomaistahot myöskin sitoutuisivat tähän tähän hankkeeseen ja palveluitten tuomiseen yhteispalvelupisteisiin huomiota on tietysti kiinnitettävä erityisesti ikäihmisiin syrjäisiin seutuihin ja myöskin henkilökohtaiseen neuvontaan valiokunnassa oppositio on erityisesti kantanut huolta siitä miten tämä hanke suhtautuu maakuntauudistukseen nyt on kuitenkin hyvä huomioida se että tätä

ja näitä järjestelmiä on kehitetty sillä tavalla että ne ovat aivan kelpoja kelpoja myöskin tämän maakuntauudistuksen jälkeen joten uskon että tämä on hyvä hanke viedä eteenpäin esitetyllä tavalla

arvoisa rouva puhemies yhteispalvelupisteajattelu ja se lähtökohta mitä on vuosia tehty ovat erittäin hyviä asioita

miten luodaan palveluiden tasa arvoinen saatavuus koko maahan siihen ei tule muutosta tai miten huolehditaan valtion palveluiden saamisesta lähelle tilanteissa joissa kunta ei perusta sitä asiointipistettä tämä oli siis kuntaliiton lausunnosta mikä meidän mielestämme oli aika merkittävä jos me ajattelemme että palveluja parannetaan niin tällä lailla ei ei kuitenkaan paranneta siltä osin että ne tasa arvoisesti tulisivat paremmiksi ympäri suomea vaan parannetaan niillä alueilla joilla ne yhteispalvelupisteet sattuvat nyt sitten ehkä jonkun kunnan aktiivisuudesta

tietenkin on hyvä että ne paranevat sillä osuudella me olemme tähän vastalauseeseen joka siis esittää hylkyä lähteneet siitä syystä että vaikka tässä on kyse sisällöstä eikä niinkään sen toiminnan organisoinnista niin järjestään kaikki ne asiantuntijat jotka meillä olivat kuultavina valiokunnassa jotka toimivat ja työskentelevät yhteispalvelupisteissä ja pitävät niitä käynnissä

avien maistraattien maakuntaliittojen kaupunkien te keskusten tai muiden työntekijöitä olivat sitä mieltä että tämä on kohtuuton hallinnollinen lisärasite siksi kuitenkin koko ajan miettivät mitenkä sen maakuntahallinnon aikana tätä asiaa pitäisi hoitaa elikkä nyt tehtäisiin lainsäädäntö joka olisi sitten voimassa kaksikymmentäkaksi kuukautta ja koko sen ajan tämä sama porukka jo miettisi mitenkä siinä maakuntahallinnon aikana tätä järjestetään koska silloin tämäntyyppisiä yhteispalvelupisteitä mitä nykyisin on ei enää samalla tavalla järjestetä tästä syystä meidän mielestämme ei ole kohtuullista että se porukka joka nyt palvelee niitä ihmisiä ja tekee maakuntauudistusta vielä muuttaisi toimintatapaansa tämän kahdenkymmenenkahden kuukauden aikana uudella tavalla elikkä tämän kuntaliiton lausunnon perusteella että tasa arvoiset palvelut eivät lisäänny ja siksi että henkilökunta joutuu näitten yhteispalvelupisteiden sisällä kohtuuttomaan työrasitukseen hallintoa hallinnollista taakkaa tulee lisää olemme joutuneet tekemään tämä hylkäysesityksen kehittämistä siis on ja esimerkiksi mikkelin kunnan muistaakseni mikkelin puolelta tuli esitys mitenkä tätä voitaisiin kehittää nyt jos nämä maakunnat tulevat niin meillä pitäisi sitten olla samanlainen palveluarkkitehtuuri kunnan maakunnan ja ja valtion puolella jotta meidän järjestelmät olisivat yhteensopivia jotta se käyttäminen olisi helpompaa ja tätä pitäisi kehittää ei niinkään pelkästään miettiä sitä tässä kohtaa miten ne digitaaliset palvelut sitten ihmisille saadaan se on tärkeätä kyllä mutta tämä arkkitehtuuri ei tällä hetkellä palvele oikeasti sitä tavoitetta kun tämä kokonaisuus on levällään

rouva puhemies koko kaksituhatta luku on

ja niiden palveluvalikoimaa ja niin tehdään tässäkin lakiehdotuksessa tuo meidän edustaja paatero tuossa hylkäysesityksessään kiinnitti huomiota kuntaliiton lausuntoon jossa epäillään sitä että tasa arvoiset palvelut eivät lisäänny

riippuu nimenomaan siitä jos kunta ei perusta yhteispalvelupisteitä ja näkisin että on kuntien velvollisuus huolehtia kuntalaisten tasavertaisista palveluista ja perustaa niitä pisteitä siitä on kysymys eli eli tarvitaan huolenpitoa ihmisten palvelujen saatavuudesta yhteispalvelulain keskeisimpänä tavoitteena on turvata kansalaisten asiointipalvelut koko maassa ja tarjota näitä julkisen hallinnon viranomaispalveluja keskitetysti yhdestä paikasta niitä on perustettu moniin moniin kuntiin ja ne ovat toimineet tavattoman hyvin niin että myöskin pienemmillä paikkakunnilla on ollut mahdollisuus näitä palveluja saada on selvää että maakuntauudistuksen myötä tarve näille yhteispalvelupisteille tulee kasvamaan ja niihin palkattavien henkilöiden osaamiseen tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota niin että he kykenevät sitten sitten ihmisiä näissä asioissa auttamaan tämän lakiesityksen sisältöön liittyy aivan uusi toimintamalli jossa sähköiset palvelut on haettavissa asiakaspäätteellä etäpalvelut kuvayhteyden avulla eri viranomaisiin ja sitten on myös palveluneuvojan kanssa tapahtuva asiointi ja myös se että paikan päälle tulee viranomaisia hoitamaan näitä asioita mutta erityisen tärkeää on se että ihmisten palvelupisteiden vetäjien osaamiseen kiinnitetään huomiota se on ihan ratkaisevaa yhteispalvelupisteiden toiminnan kannalta
arvoisa rouva puhemies on selvää että tässä esityksessä parannetaan tätä nykytilaa merkittävällä tavalla erityisen iloinen olen siitä että nyt tähän oikeudenmukaiseen kustannustenjakoon on kiinnitetty huomiota se on ollut monessa kunnassa vakava ongelma esitys täsmentää nyt tätä asiaa en nyt myöskään jaa edustaja paateron näkemystä siitä etteikö tämä laki lisäisi näitten palveluiden saatavuutta ja myös sitä joustavuutta niiden järjestämiseen

uusia velvoitteita tässä taloudellisessa tilanteessa vaan sen täytyykin olla kuntien omalla vastuulla millä tavalla tätä yhteispalvelua järjestetään kuten vanha suomalainen sananlaskukin sanoo askel askeleelta portaita kiivetään itse näen niin että emme voi nyt jättää tätä lakia hyväksymättä ja järjestää

kuukauden taukoa jolloin meillä ei olisi mitään pohjaa sille kehittämiselle tämän lain myötä luodaan pohja myös sille miten aikanaan maakuntauudistuksessa yhteispalvelua siellä alueella järjestetään

kun kristillisdemokraateilla ei ole hallintovaliokunnassa jäsentä niin olen yrittänyt tässä tämän mietinnön ja vastalauseen kautta päästä sisälle siihen millä tavoin tässä nyt sitten todellisuudessa tätä yhteispalvelupistetoimintaa parannetaan ilmeisesti tämä omakustannusperiaate nyt tässä paremmin toteutuu elikkä kuntien tulisi sitten saada korvauksensa siitä mitä tällä hetkellä järjestävät mutta jos ymmärsin edustaja paateroa oikein niin niin kuitenkaan kunnille ei sinällänsä tule mitään uutta velvoitetta järjestää näitä yhteispalvelupisteitä jos ne eivät niitä tähänkään asti ole laittaneet

saavutettavuus näissä palveluissa nousiko se esille näissä kuulemisissa millään tavalla onko mahdollisuus saada esimerkiksi puhuttuna näitä näitä ohjeita mitä mitä sitten löytyy eri viranomaisten verkkosivuilta kolmantena olisin vielä sitten kiinnittänyt huomiota tähän kun täällä sanotaan että laki mahdollistaa myös esimerkiksi asiakaslähtöiset ajanvarauksella tehtävät kotikäynnit kuinka realistista on todellisuudessa odottaa kun nyt on hyvä jos yhteispalvelupisteeseen saadaan kaikki viranomaiset jonkun tietokonepäätteen taakse että sitten sieltä voidaan tilata kotikäyntejä esimerkiksi jonnekin syrjäseudulle jos jos tämä on todellisuutta se tuli joissakin kuulemisissa esille että tällaisia esimerkkejä on niin niin sehän tietysti kuulostaa hyvältä mutta tätä ehkä niin sanotusti soppii eppäillä sitten tämä maakuntalakiin kytkeminen täällä nyt kovasti todistellaan sitten tässä mietinnössä että tämä on itsenäinen esitys joka ei ei sinällänsä ole riippuvuussuhteessa maakuntauudistukseen jos jos näin on niin ilmeisesti tämä voidaan hyväksyä ihan tällaisenaan ilman että tarvitsee sitten odotella niitä maakuntalakiuudistuksia mielellään tästäkin olisi kuullut lisää valiokunnan jäsenten kuulemisessa kuulemia näkökantoja

arvoisa rouva puhemies ensin pikkusen politiikkaa oudolta kuulostaa että keskustassa voidaan olla niin paljon eri mieltä toisaalta edustaja hautala sanoo että kuntia tämä velvoittaa ja toisaalta taas sitten edustaja kärnä sanoo että toivottavasti tämä ei velvoita että ei nyt voida antaa uusia uusia tehtäviä kunnille tosiasiassa tällä nykylainsäädännöllä jos olen oikein ymmärtänyt voidaan tätä jatkaa mielestäni tässä kohtaa olisi ollut tärkeämpää valmistautua maakuntauudistukseen ja viedä tätä siinä rinnalla ja sen henkilöstön jota näissä on voimavarat kohdentaa siihen uuden tulevan suunnitteluun niin että se olisi tehty myös valtiovallan kanssa yhdessä kyllä minulla on henkilökohtaisesti semmoinen unelma että me postitoimipisteet liittää tähän niin että ne olisivat erittäin merkittävä osa yhteispalvelupisteitä jolloin me olisimme pystyneet turvaamaan

nyt lakkautuksen uhan alla olevia asiamiesposteja ja sillä posti on kuitenkin tärkeä osa haja asutusalueitten toiminnallista kokonaisuutta sinne oltaisiin voitu keskittää lupapalveluita nyt meillä tavallaan yhteiskunnasta virtaa rahaa eräälle yksittäiselle norjalaiselle yritykselle joka toimittaa meidän lupia verovaroin

on ja kun tämä on hallituksessa ja edellisessä hallituksessa hyväksi nähty että näin edetään niin nyt oltaisiin vahvistettu postien asemaa ja todellakin tuotettu meidän ajokortit ja niin edelleen niin edelleen valtion organisaatiossa toimien ja oltaisiin tuettu yhteispisteitten rakennetta myös rahallisesti

arvoisa rouva puhemies yhteispalvelupisteitten kehittäminen on on tärkeä asia ja itse ainakin olin kuuntelevinani edustaja hautalan puheenvuoron sillä silmällä että ei se kunnille lisätehtävävaatimuksena ollut mutta kunnathan näitä yhteispalvelupisteitä järjestävät tulevana viikonloppuna on vaalit tulee uusia valtuutettuja onko heillä ajatuksia yhteispalvelupisteitten kehittämisestä kyllä minusta on asia minkä pitää koko ajan olla työn alla eikä tässä kannata varrota tulevaa maakuntaa sitten se aikanaan siirtyy maakuntaan ja kunnat ovat edelleenkin silloin vielä yhteispalvelupisteissä järjestäjinä sähköinen palvelu ja laajakaistojen toimiminen koko suomessa ovat aivan että nämä yhteispalvelupisteetkin siihen tarkoitukseen mihin ne ne on suunniteltu niiden saavutettavuus mikä on täällä monessa puheenvuorossa jo tullut esille vaatii välttämättä hyviä sähköisiä yhteyksiä ja ja toivon että laajakaista asia suomessa etenee tässä sata vuotisessa hengessä niin kuin täällä on muutamissa puheenvuoroissa toivottu ja ja ainakin se laajakaista jokaisesta talosta sen sadan metrin päähän saadaan niin kuin on ajatuksena ikäihmisten ja vammaisten huomioiminen tässä yhteispalvelupisteitten toiminnassa on erittäin tärkeää ja esteettömyyden määritelmä on sitten kysymys näkövammaisesta tai liikuntavammaisesta on tärkeä asia ja se tulee huomioida yhtenä asiana mitä täällä ei ole vielä nostettu keskusteluun toivoisin että myös liikkuvat

asia mitä voitaisiin kehittää kotikaupungissani kouvolassa myös päiväkodit ovat jo liikkuva palvelumuoto tulevaisuudessa tämä voisi olla yhteispalvelupisteissäkin yhtenä vaihtoehtona että liikkuvia palveluja kehitettäisiin lisää

suuresta esityksestä kysymys ja tämä perustuu

tästähän on annettu aikanaan yli sata lausuntoa ja lausunnonantajat ovat lähes kaikki suhtautuneet pääsääntöisesti myönteisesti mutta sopimusperusteisuuden suurimmiksi ongelmiksi koettiin palveluvalikoiman kirjavuus eri asiointipisteissä ja kustannusten alueelliset ja paikalliset erot on myös tärkeätä ettei näitä palvelupisteitä enää vähennetä ja käyvien matkat tulisi kohtuuttoman pitkiksi ja niin kuin täällä edellinenkin edustaja sanoi tässä ei nyt ehdoteta sitovasti niitä säännöksiä mitä viranomaisten palveluja yhteispalvelupisteen palveluvalikoimaan sisältyy mielestäni tämä nyt on kaikesta suppeudestaan huolimatta ihan hyvä esitys jos tässä sitten on seurantaa ja jotain puutteita tulee niin ainahan mahdollisuus on korjata esitystä

puhemies edustaja essayahlle koska nyt näyttää että hallituspuolueet eivät vastaa kysymyksiin vaikka he tätä tukevat niin yritän täältä opposition edustajana vastata vaikka vastustan tätä lakiesitystä tähän käytettävyyteen meillä ei tämän yhteydessä tullut esiin mutta meillä on ollut hallintovaliokunnassa yleisesti viranomaisten kaiken nettikäytettävyyden osalta eu lainsäädäntö joka on tulossa ja jonka kautta se tulee mutta niin kuin tässä äsken esittelin vastalausetta siellä on tarvetta tähän palveluarkkitehtuuriin saada jotain tolkullista yhtenäisyyttä jotta meillä ei olisi nämä tulevan maakunnan kunnan ja valtion arkkitehtuurit kaikissa verkkojärjestelmissä erilaiset ja ihan sen takiakin ihan ilman mitään handicapejakin todella hankala käyttää niitä tässä ei todellakaan tule yhteispalvelupisteitä lisää ja edustaja mäkipään esille nostama palveluverkkojen moninaisuus ei muutu yhtään mihinkään tällä ei vaikuteta mihinkään verkkoihin yhtään mitään yhteispalvelupisteet ovat olleet hyvä käytäntö tuen sitä täysin mutta nyt tässä aikataulussa tällainen muutos ei palvele sitä tavoitetta mikä tälle on asetettu kotikäynteihin ei ollut minkäänlaista esimerkkiä että semmoista olisi missään tehty hauska ajatus koska voisihan se olla että kun nyt työntekijät muun muassa te keskuksista ja muista ensin hajotetaan kahdeksaantoista maakuntaan minkä jälkeen heidän työpanoksensa on jollekin maakunnalle nolla pilkku jotakin ja he toimivat siellä niin sitten joku ihminen ajanvarauksella varaisi semmoisen ihmisen käymään kotonaan ihana ajatus kyllä minä tuen siinä kohtaa hallitusta jos niin tehdään

hankalia kysymyksiä toki nämä käytettävyysasiat ja pohdinkin tässä sitä että itse

toteuttaa sipilän hallituksen digitalisaatio ohjelmaa ja on hyvä esitys sinänsä no sitten kun ajattelee näitä sähköisiä palveluita ja yhteispalvelupisteitä niin siellä tämä käyttöneuvonta mitä yhteispalvelupisteissä voidaan antaa myöskin digipalveluitten osalta on hyvä asia ja ehkä tämä vie oikeaan suuntaan mutta sitten kun katsotaan sitä minkälaisia mahdollisuuksia meillä on käyttää näitä digipalveluita niin meillähän on kännykkä ipadit kannettavat ja tietokoneet ja kaikissa on vähän omat käyttöliittymähaasteensa ihmisille joten ehkä sinne pitää vielä tehdä niitä uudistuksia kokonaisuudessaan sitten jos ajatellaan niitä kustannuksia mitä tästä tästä tulee täytyisi katsoa kokonaisuutena ne koko julkishallinnon kustannukset minä luulen että säästöjä tälläkin tullaan sitten saavuttamaan kun saadaan ihmiset käyttämään enemmän digitaalisia palveluita ja myöskin saamaan sitä etäneuvontaa kuinka näitä palveluita voidaan käyttää

tässä hallituksen esityksessä ja mietinnössä on erittäin paljon hyviä aineita siihen että siirrymme aidosti ja oikeasti toimivaan nettipalvelusysteemiin tässä maassa tämä digiloikka ei tapahdu tietenkään itsestäänselvästi vaan tämä tarkoittaa sitä aivan niin kuin täällä täällä valiokunnan mietinnössä lukeekin että viranomaisen on myös neuvottava näitä ihmisiä ei voi olla niin että ihminen joka ottaa tämmöiset digitaaliset palvelut käyttöön heti olisi asiantuntija omasta kokemuksestani voin kertoa että kun ensimmäisiä kertoja tein metsäveroilmoitusta ja alvi ilmoitusta netissä niin eihän se nyt ihan helppoa ollut mutta kolmannen kerran jälkeen kun siihen on nyt tottunut sehän menee ihan helposti mutta varsinkin iäkkäämmälle väestölle tämä on ihan varmasti semmoinen asia jossa tarvitaan neuvontaa ja ennen kaikkea sitä että valtio kantaa tässä vastuunsa valtiohan on tässä purkanut

vielä verotoimistokin on siellä hyvin hyvin typistetysti ei juuri ollenkaan elikkä valtio on itse aiheuttanut ongelman siksi meidän valtion pitää se myös antaa riittävät määrärahat että digitaaliset palvelut ovat tulevaisuutta ja digitalisaatio etenee sillehän me emme voi enää mitään mutta valtion on kannettava vastuu ja ja se tulee nimenomaan laajakaistaverkkojen rakentamisen kautta muutenhan tämä homma ei onnistu jos ei nopeita laajakaistoja saada syntymään tähän maahan kaikkialle tässä meillä on valtiolla vastuu ja sen sen takia eduskunnan pitää tämä asia ottaa vakavasti seuraavia budjetteja tehtäessä toivoisin esimerkiksi eakrn rahoja näitä euroopan unionista tulevia rahoja joita on siellä miljoonia kuitenkin sen parempaa rakennerahastohanketta kuin laittaa laajakaistaverkot kuntoon tässä maassa ei ole se on kilpailuneutraali kaikille ihmisille kaikille yrityksille ja ennen kaikkea pitkäaikainen investointi
puhemies vielä ihan lyhyesti kaksi epäkohtaa niistä toinen tulikin tässä mainittua kelan puhelinpalvelun jonotuksen maksullisuus kyllähän tämä on kohtuuton tilanne että sinne joutuvat jotkut henkilöt soittamaan useasti jonottamaan ja maksamaan siitä kun kysymys on siitä että pitäisi etuisuuksia ja tietoja sieltä sieltä kysellä ja omaa asiaansa edesauttaa ja sitten joudutaan vielä ostamaan puheaikaa kännykkään että voidaan nämä asiat

olla edustaja myllykoski joka tämän epäkohdan aika hyvin toi esille sitten nostan vielä tällaisen asian kuin alvin maksujen tilityksen ja sen ongelmallisuuden monella pienellä toiminimellä on ollut haasteita siinä kuinka sen tilityksen oikein osaa hoitaa ja kuinka ne maksut saadaan sieltä kotikoneelta lähtemään kenties näihinkin voitaisiin saada joitain apuja

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä josta on valmistunut mielestäni varsin laadukas mietintö jossa teimme paljon yhteistyötä kuuntelimme paljon asiantuntijoita ja keskustelimme keskeiset muutoksethan liittyvät vangeille maksettavaan käyttörahaan toimintarahaan ja miten vanki voisi vankilassaoloaikansa aikana ansaita pientä käyttörahaa ja miten tämä järjestelmä olisi tätä vangin toimeliaisuutta tukeva ja vahvistava vankien taloudellisia etuuksia koskeva järjestelmä on nykyisin varsin monimutkainen sillä se perustuu useisiin palkka ja toimintarahaluokkiin joiden perusteet eivät ole yksiselitteiset ja selkeät ja sen takia tässä esityksessä niitä nyt selkeytetään oikeastaan kaksi asiaa nostan täältä keskusteluun tämä käyttörahan pienuus huomioon ottaen valiokuntaa puhuttivat todella paljon nämä

puheluiden kalliit hinnat joita näissä suljetuissa laitoksissa peritään kuulemisessa kävi ilmi että tämä

johtuu erityisesti siitä että vankipuhelinjärjestelmä uudistettiin vuonna kaksituhattaneljätoista kun se otettiin käyttöön niin tähän järjestelmäuudistukseen liittyi se että nämä puhelujen hinnat nousivat todella paljon tämä on sillä tavalla vähän ongelmallista että jos vankilaa uudistetaan niin maksajaksi joutuu vanki ja tämä oli meistä mielenkiintoinen ajatus jos tämän aivan käytännönläheisesti rautalangasta selkokielelle vääntää ei voi olla niin että jos vankilan keittiössä kokin palkka nousee niin vangin ateria pienenee ja tässä on vähän sama tilanne että tämä on erittäin hassua ja ja omituista ja sen takia valiokunta tästä kirjasi hyvin selkeästi että tämä asia pitäisi muuttaa kun seuraavan kerran kilpailutetaan nämä puhelimien käyttömaksut sitten toinen josta käytiin keskustelua oli vankien sitominen perustuslakivaliokunta antoi siitä lausunnon ja kävi ilmi että sellaisena kuin hallitus oli sitä esittänyt se ei toiminut ja sen takia ne pykälät sieltä poistettiin en käy tässä niitä kertaamaan ja lukemaan tätä sisältöä ehkä varapuheenjohtaja biaudet tulee enemmän puhumaan tästä totean vain sen että tämä meidän ihmisoikeusperustainen ihmisoikeusperustainen lainsäädäntömme toimii tässä hyvin vaikka ajatellaan että tämä vankien sitominen olisi ollut tietyllä tavalla kuljetusten aikana hyvä yhtenäistää ja tehdä yksinkertaiseksi niin kuitenkin siellä tulevat sitten nämä yksilön oikeudet että ketä voidaan missäkin tilanteessa ja millä perusteella sitoa kävi ilmi että perustuslain näkökulmasta jokaisen kohdalla pitää erikseen ratkaista mitä sen kuljetuksen aikana tehdään minusta

tämä että ihmisoikeudet tässä tulivat nyt selkeästi näkyviin ne toimivat niitä valvotaan ja ja niistä pidetään huolta on

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat on helppo jatkaa siitä mihin edustaja laukkanen lopetti hän nimittäin totesi että tämä ihmisoikeusvalvonta esimerkiksi tässä tapauksessa osoitti miten järjestelmämme toimii hyvin minulle se nimittäin osoitti että järjestelmämme toimii hyvin huonosti mistä tässä asiassa on kyse eduskunta hyväksyi yksimielisesti lakivaliokunnan ehdottaman lausuman ja lausui seuraavaa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia joilla vankikuljetusten turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmin ja asiasta antamassaan mietinnössä seitsemäntoista kautta kaksituhattaneljätoista lakivaliokunta piti ongelmallisena sitä ettei lainsäädäntö mahdollista kuljetettavien vankien sitomisesta päättämistä kuljetuskohtaisesti lakivaliokunta piti välttämättömänä että hallitus jatkaa sellaisen säännöksen valmistelua jonka avulla vankikuljetusten turvallisuus voitaisiin nykyistä paremmin taata valiokunnan mukaan relevantteja näkökohtia säännöksessä voisivat olla muun muassa kuljetettavien vankien määrä ja kuljetusolosuhteet kaupunkialueella kuljetuksessa käytettyjen autojen nopeus on alhainen ja autot joutuvat pysähtelemään mikä kasvattaa vangin karkaamisvaaraa joka saattaa siten aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle eli lakivaliokunta käsitteli vankeuslainsäädäntöä totesi epäkohdan tietyissä tilanteissa ja vaikka se olisi muiden vankien turvallisuuden ja henkilökunnan turvallisuuden kannalta välttämätöntä niin ei voida laittaa edes lyhytaikaisesti kaikille siinä samassa vankikuljetuksessa oleville vangeille lakivaliokunta ja eduskunta edellyttivät että hallitus tuo tähän liittyvän korjausehdotuksen no hallitus sitten näin menetteli ja hallituksen esityksen sivulta viisikymmentä löytyi sitten tämän mukainen momentti joka kuului näin tai sanotaan ensin että ensimmäisessä momentissa oli tuotu esiin nämä perusedellytykset yksittäisen harkinnan kohdalla eli karkaamisen estäminen ja väkivaltainen käyttäytyminen mutta sitten esitettiin lisättäväksi toinen momentti joka kuuluisi näin

on välttämätöntä no tämä ainakin minulle kuulostaa hyvin järkeenkäyvältä eduskunta toivoi ja hallitus esitti että jotta voidaan suojella kuljetuksen turvallisuutta henkilöiden turvallisuutta niin voidaan poikkeuksellisesti tämän säädöksen nojalla lyhytaikaisesti laittaa kaikille kuljetettaville vangeille käsiraudat sen jälkeen tämä esitys lähti lausunnolle eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta katsoi että tämä säädös on suomen perustuslain vastainen voi hellanlettas sentään että mennään niille vangeille laittamaan käsiraudat jos se on välttämätöntä sen kuljetuksen turvaamiseksi vankien turvaamiseksi henkilökunnan turvaamiseksi ei tällaista saa tehdä suomen perustuslaki kieltää tällaisen näin päätyi eduskunnan perustuslakivaliokunta ajattelemaan ja niin kuin edustaja laukkasen puheenvuoro äsken osoitti me kansanedustajat ajattelemme että no kai siellä perustuslaissa sitten on sellainen pykälä joka tämän kieltää tai kai tämä tulkinta sitten on se ainoa mahdollinen oikeudellisesti perusteltu tulkinta tässä tulkintatilanteessa no näinhän ei tietystikään ole kun minä katson keitä lakivaliokunnassa on on ollut kuultavana näistä asiantuntijoista ja tunnistan nämä vanhat ystäväni erittäin tiukoiksi perustuslain tulkitsijoiksi ja varsinkin syytettyjen vankien rikollisten oikeuksien ylimitoittajiksi

sitomisesta pitää välittömästi luopua miten täällä sanottiin kun se ei ole enää välttämätöntä luen uudestaan sitomista ei saa jatkaa pitempään kuin on välttämätöntä tässä sitä nyt ollaan minä haluan nyt kuulla perustuslakivaliokunnan jäseniltä millä te perustelette tätä jos täällä ei ole ketään perustuslakivaliokunnan jäsentä tätä vastausta antamaan niin esitän että asia laitetaan pöydälle johonkin lähiaikojen istuntoon jotta kuulemme jonkun perustuslakivaliokunnan jäsenen kertovan miksi se on vastoin perustuslakia että meillä vankikuljetuksessa jossa on useita vankeja on vaarallisempia vankeja ja vähemmän vaarallisia vankeja niitä on samassa kuljetuksessa monia ja heitä viedään esimerkiksi oikeudenkäyntiin vangeille ei saa laittaa käsirautoja tämän esityksen mukaisesti poikkeuksellisesti kaikille jos se on välttämätöntä turvallisuuden varmistamiseksi luen vielä tämän hallituksen esittämän momentin sen estämättä mitä ensimmäisessä momentissa säädetään lyhytaikaisen siis lyhytaikaisen kuljetuksen ajaksi kaikki samassa ajoneuvossa kuljetettavat vangit voidaan sitoa jos se on välttämätöntä vangin tai muun henkilön siis vangin tai muun henkilön esimerkiksi vanginvartijan turvallisuuden suojelemiseksi tai kuljetuksen turvallisuuden säilyttämiseksi kuljetettavien suuren määrän siis pitää olla tämmöinen edellytys poikkeuksellisten liikenneolosuhteiden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi

arvostellut näitä perustuslakiasiantuntijoita ja heidän johdollaan tehtyjä ylitiukkoja mutta onhan tämä nyt järjetöntä tämä on järjetöntä on suomen perustuslain vastaista heidän mukaansa siis perustuslakivaliokunnan mukaan laittaa vangeille käsiraudat jos se on ja luen tämän pykälän vielä kerran kunhan löydän sen täältä sivu viisikymmentä jos se on välttämätöntä siis välttämätöntä ei tarpeellista vaan välttämätöntä vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi tai kuljetuksen turvallisuuden säilyttämiseksi kuljetettavien suuren määrän poikkeuksellisten liikenneolosuhteiden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi sitomista ei saa jatkaa pitempään kuin on välttämätöntä käsitä ollenkaan enää minkä maan parlamentissa minä olen ja kuka täällä säätää lait eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemat muutamat ylikiihkeiden tiukkojen tulkintojen kannattajaprofessorit vai suomen eduskunta

en käsitä ollenkaan en ole sitä mieltä että se että ihminen on joutunut vankilaan tai tutkintavankeuteen veisi häneltä kaikki oikeudet ei tietystikään edustaja biaudet kun jatkatte oikeustieteen oikeustieteen opintojanne niin tulette huomaamaan että nykyinen oikeustiede lähtee siitä että se että ihminen joutuu vankilaan ei tarkoita että hänen oikeutensa normaalit oikeutensa perusoikeutensa loppuisivat

jossa on välttämätöntä muiden vankien turvallisuuden vuoksi vanginvartijoiden turvallisuuden vuoksi laittaa hänelle käsiraudat lyhytaikaisesti kuljetuksen ajaksi ajaksi se on vastoin meidän

haloo tämä on aivan järjetöntä on perustuslain mukaista laittaa kaveri koppiin ja pitää hänet siellä on perustuslain mukaista että hänet on tuomittu vankeuteen tai hän on tutkintavankeudessa mutta on perustuslain vastaista laittaa hänelle käsiraudat lyhytaikaisen kuljetuksen ajaksi jos se on välttämätöntä muiden ihmisten turvallisuuden takaamiseksi

arvoisa puhemies hän ei saa anteeksi

tässä menee pasmat aivan sekaisin kun edustaja zyskowicz veti tuollaisen kiihkopuheen täällä mielestäni hän teki juuri sitä mitä hän yrittää usein tehdä hän itse asiassa puhuu asian vierestä ei ole siitä että ei voisi koskaan sitoa vaan kysymys on siitä että ei voi päättää joukkokuljetuskohtaisesti vaan on päätettävä jokaisen vangin kohdalta yksilöllisesti tämä on se suuri ero ja jos hän olisi vaivautunut eikä haluaisi käyttää muiden aikaa turhaan ja vielä eduskunnan voimavaroja turhaan ja vielä ehkä eri valiokuntien aikaa turhaan hän näkisi että kyse on yhden vankilan käytännön haasteesta heillä on vanhanaikainen kalusto he tarvitsevat yhden auton lisää vantaan vankila siinä mielessä ehkä tämä asia nyt on hiukan liioiteltu edustaja zyskowicz teidän näkökulmastanne koska teillä on niin oma agendanne tässä

vastaan kohdistuvassa hyökkäyksessä mutta kysymyksessä oikeasti ei ole tämänkaltainen asia olisi hyvin voinut tietää tämän jo etukäteen perustuslakivaliokunta on jo ennen sanonut että on ihan selkeä asia että tällaisia päätöksiä ei voi tehdä joukkokohtaisesti ryhmäkohtaisesti vaan ne täytyy päättää jokaisen henkilön jokaisen vangin kohdalla erikseen silloin se on mahdollista ja siinä mielessä turvallisuuteen vetoaminen johti hiukan harhaan myöskin perustuslakivaliokunta on lausunnossaan selvästi sanonut että se sitominenkin voi olla terveysriski joutuu joskus miettimään hiukan eri intressejä ja punnitsemaan niitä ja miettimään mikä on iso asia mikä ei ole ja niin edelleen tässä kohdassa minun

nyt hiukan väärään suuntaan minun oikean puheeni ei itse asiassa pitänyt olla ollenkaan tästä asiasta koska ajattelin että tämä on niin itsestään selvää ajattelin hiukan samoin kuin edustaja laukkanen ottaa esille vankien tilanteen ja puhua siitä että tämä hallituksen esitys on sinänsä varmasti erittäin hyvä ja me olemme yhdessäkin käsitelleet sitä sovussa mutta valiokunta on silti päättänyt korostaa ja nostaa esille sen todellisuuden ja sen tosiasian että vankien käyttörahan suuruus on erittäin niukka sitä ei ole nostettu tai siihen ei ole tehty muutoksia kymmeneen vuoteen

jos on niin että tämän peruskäyttörahan lisäksi pystyy saamaan sitten toimintarahaa niin se hiukan suurenee noin neljäkymmentä viiva viisikymmentä euroa kuukaudessa ja sitten tällainen toimintaraha voi olla sata viiva kaksisataa euroa kuukaudessa jolloin se tilanne on ehkä aika toinen mutta ei ole aina vangista kiinni voiko hän olla toiminnassa mukana voi olla ettei ole löytynyt sellaista toimintaa johon voi osallistua siinä mielessä tähän pitää kiinnittää huomiota tulevaisuudessa ja

niin sanottu vanhanaikainen lankapuhelin ja ne ovat erittäin kalliita siis ne puhelut ovat moninkertaisia hinnaltaan verrattuna meidän kaikkien muiden puheluihin ja vangit joutuvat tämän maksamaan jos puhuu kymmenen minuuttia päivässä niin koko tämä käyttöraha voi mennä ihan hyvin vain näihin puheluihin mitkään tavoitteet eivät tue sitä että vankien yhteydet omaisiinsa ja muuhun siviiliyhteiskuntaan pienenevät vaan on tärkeää että he pystyvät olemaan yhteydessä sukulaisiin ystäviin ja jopa hoitamaan jotain asioita siinä mielessä olen erittäin iloinen että valiokunta aika tiukasti sanoo että viimeistään seuraavassa puhelinjärjestelmää koskevassa kilpailutuksessa sekin on siis aika pitkä aika koska se sopimus

loppuu vasta tämän vuoden lopussa tulee varmistua siitä että puhelujen hinnat vangeille eivät poikkea merkittävästi yleisten puhelujen hintatasosta kaiken lisäksi myöskin herättää minussa hämmästystä että että tähän asiaan ei ole saatu korjausta vaikka oikeusasiamies jo vuonna kaksituhattaviisitoista on kiinnittänyt tähän vakavaa huomiota muuten mielestäni asia on ihan kannatettava ja en katso että edustaja zyskowiczin esittämä asia on sen arvoinen että me käyttäisimme tähän yhtään tätä enempää aikaa

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva valiokunnan mietintö

vankeuslain tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta on toki ajankohtainen ja varmaan tunteita herättävä mutta minun mielestäni ei nyt ehkä kuitenkaan mikään myrsky jos nyt myrsky kuitenkin niin vesilasissa sitten mutta joka tapauksessa nämä vankien asiat ovat suomessa kyllä mielestäni ja ihan oikeastikin sen kuulemisen perusteella mitä perustuslakivaliokunta kävi vähintään hyvällä tasolla se mistä keskusteltiin totta kai ja mihin edustaja zyskowicz kiinnitti kiinnitti ansiokkaasti huomiota on se onko vankien sitominen tai käytännössä siis käsirautojen käyttäminen kuljetusten aikana mahdollista oikeastaan tästä pykälästä kuultiin asiantuntijoita ja käytiin pitkä keskustelu ja oikeastaan tämähän koskee vain niitä niin sanottuja tutkintavankiloita kun vanki joka on vangittu rikoksesta epäiltynä sitten viedään tuomioistuimeen vantaan vankilaa aivan kuten edustaja biaudet puheessaan mainitsi tämä lähinnä koskee totta kai muitakin vankiloita mutta vantaan vankilaa lähinnä ja sieltä kuljetetaan sitten vangittu henkilö tuomioistuimeen tuomiolle tuomiolle rikoksestaan tässä yhteydessä nykyinen tekniikka on jo tämän lakiesityksen ohi tavallaan ajanut koska ennenhän oli sellaisia vanginkuljetusautoja tämmöisiä amerikkalaisen tyyppisiä busseja henkilöautoja tai pikkubusseja joissa henkilöt istuivat ikään kuin normaalisti penkeillä mutta nyt on saatu kuulemma käyttöön jo sellaiset autot joissa jokaiselle vangille on oma loosinsa tämmöinen tämmöinen eräänlainen eräänlainen häkki jossa hän istuu omalla penkillään turvavöihin köytettynä tai hän käyttää turvavyötä niin kuin liikenteessä olevan pitääkin käyttää tieliikennelain mukaan tällaista ongelmaa että hänet tarvitsisi sitoa tiukasti käsirautoihin jotta ei aiheudu vaaraa joko itselle tai sitten siinä samassa autossa olijoille tai mahdollisesti karkaamistilanteessa ulkopuolisille ei enää käytännössä ole ainakin näissä nykyaikaisissa autoissa jokainen istuu omassa pienessä pienessä aidatussa kopissaan josta ei pääse ulos vanginvartija on avannut lukon ja päästänyt henkilön ulos periaatteessa tämä ongelma on pitkälti poistunut mutta on aivan erinomaista että edustaja zyskowicz kiinnittää huomiota siihen että pystymme lainsäädännöllä edistämään asioiden nopeaa toimintaa mutta myös ihmisoikeuksia molemmat pitää toki ottaa huomioon suomessahan oikeusasiamies valvoo vankiloiden vankiloiden ja vankien asemaa niin että vankien asema ja heidän olosuhteensa vankilassa ovat inhimilliset eikä rikota ihmisoikeussopimuksia esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sopimukset ja muut kansainväliset säännöthän oikeuttavat siihen että vanki voidaan esimerkiksi käsirautoihin laittaa kuljetuksen ajaksi se ei ole mitään outoa ja siitä on ihan ennakkopäätökset euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta niin että ei tässä suomikaan ole rikkomassa mitään lakeja eikä varsinkaan kansainvälisiä sopimuksia joten tässä voisin todeta että kun

nykyiset määrärahat on käytetty järkevästi niin näitä vankienkuljetusautoja osastoituja autoja täälläkin on jo olemassa ja tämä ongelma on käytännössä poistunut henkilö istuu siellä mennessä kun häntä viedään tuomioistuimeen tai sieltä omassa yksiössään siinä autossa ja lukon takana ja sitten kun kuljetus päättyy niin lukko avataan ja henkilö pääsee taas joko sinne tuomioistuimeen tai vankilaan takaisin elikkä tätä ongelmaa ei käytännössä enää ole varmaan jossakin puolella suomea pieni ongelma on vielä mutta en yhden tai kahden tapauksen takia lähtisi kyllä isoja johtopäätöksiä tekemään koska kuitenkin parempaan suuntaan ollaan menossa

arvoisa puhemies on mielenkiintoista kuunnella tätä lakivaliokunnan mietinnön ja myöskin sitten perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta käytyä keskustelua kuitenkin näyttää olevan niin että laukkanen tuossa aloituspuheenvuorossaan aika hyvin summasi nämä keskeisimmät kohdat elikkä ensinnäkin on todella tärkeää huolehtia siitä että tosiaankaan nämä vankiloitten puhelinjärjestelmien uudistamiset eivät voi johtaa siihen että että esimerkiksi nämä puhelujen hinnat olisivat huomattavan paljon suuremmat kuin niin sanotusti vapaudessa eläville henkilöille ja toinen tärkeä asia on myöskin sitten näitten erilaisten niin sanottujen työrahojen ja vastaavien tasojen selvittäminen ja ja tietynlainen synkronisointi niin että se ei johda esimerkiksi siihen että henkilö vaikkapa työtoiminnan valitsee sillä perusteella mistä ikään kuin saa parhainta palkkaa vaikka se ei edesauttaisi sitten sitä hänen vapautumisen jälkeistä elämäänsä no sitten ehkä tästä sitomispykälästä edustaja hoskonen perustuslakivaliokunnan jäsenenä minun mielestäni hyvin ansiokkaasti selvitti sitä että suomessa nyt on muutamia harvoja tällaisia vankiloita ja ja että nämä säännökset liittyvät nimenomaan näihin yksittäistapauksiin harkinnan perusteella mikä tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa tuli sitten selkeästi esille täytyy luottaa tässä tietenkin siihen että valiokunnassa on kuultu runsaasti asiantuntijoita ja että tämä asia on käyty perusteellisesti läpi ja että tämä ei toisaalta estä myöskään tätä muitten vankien ja myöskään sitten muitten kuljetukseen osallistuvien turvallisuusnäkökohtien huomioimista ja se on minun mielestäni kaikkein tärkeintä edustaja hoskonen tuossa kertoi että myöskin nämä turvallisuusnäkökohdat nykyisillä uudistetuilla kuljetusvälineillä on pystytty huomioimaan ja tämä on minun mielestäni kaiken tämän kuljetustoiminnan lähtökohta

arvoisa herra puhemies aivan alkuun haluan edustaja biaudetlta pyytää anteeksi sitä että naljailin hänen tutkinnostaan pidän edustaja biaudetta paitsi erittäin pätevänä kansanedustaja myös erittäin pätevänä juristina ja pahoittelen sitä että kiihdyksissäni tulin naljailleeksi asiasta se ei ollut asianmukaista ja sitä kuten sanottu pyydän anteeksi mutta mitä itse asiaan tulee niin argumentti on nyt ollut sellainen sekä edustaja biaudetn että edustaja hoskosen puolelta että kun käytännössä on olemassa vantaan vankila ja siellä on ollut joitain ongelmia ja ja nyt kun ne ongelmat on kuljetuskaluston kehittymisen myötä ja ehkä muutoinkin pystytty pitkälle ratkaisemaan niin tämä ei ole ongelma no itse asiassa minä en kiinnittänyt niinkään huomiota näihin käytännön ongelmiin vaan minä kiinnitin huomiota nimenomaan tähän asian periaatteelliseen puoleen ei perustuslakivaliokunta arvioidessaan perustuslainmukaisuutta tietystikään miettinyt onko se suomessa vantaan vankila vai onko sukevan vankila vai onko joku muu vankila vaan perustuslakivaliokunta mietti ja sen asiantuntijat opastivat valiokuntaa miettimisessään onko tällainen momentti mikä tänne pykälään esitettiin lisättäväksi

käsiraudat vaikka se on välttämätöntä vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi tai kuljetuksen turvallisuuden säilyttämiseksi kuljetettavien suuren määrän poikkeuksellisten liikenneolosuhteiden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi ja vaikka sitomista ei saa jatkaa pitempään kuin on välttämätöntä tämä on se kysymys ei sukevan vankila eikä vantaan vankila bussit eivätkä muut vaan tämä on periaatteellinen kysymys suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta perustuslain ylimpänä tulkitsijana on käyttänyt harkintaansa ja todennut että yksittäisen vangin vartijan ja muun turvallisuus painaa sen verran vähän tässä pohdiskelussa että vaikka olisi välttämätöntä näiden turvallisuuden varmistamiseksi ja säilyttämiseksi laittaa kaikille samaan kuljetukseen tuleville vangeille käsiraudat on perustuslain vastaista säätää että näin voitaisiin tehdä on ihan oikeassa tässähän on juuri kyse siitä tuleeko jokaisen vangin kohdalla erikseen todeta siinä oleva riski esimerkiksi karkaamisesta tai väkivaltaisuudesta vai voiko olla niin että jos on välttämätöntä vangin vartijan tai jonkun muun paikalla olevan henkilön turvallisuuden takaamiseksi niin voitaisiin laittaa kaikille poikkeuksellisesti lyhytaikaisesti käsiraudat

välttyy näiltä käsiraudoilta kuin se että otettaisiin huomioon välitön uhka tai katsottaisiin että se on välttämätöntä sen uhan poistamiseksi joka kohdistuu samassa kuljetuksessa oleviin vankeihin ja vartijoihin siis tämä tulkinta ja harkinta ja punninta on nyt perustuslakivaliokunnassa tehty ei koskien vantaan vankilaa ei sitä onko se bussi vai kuorma auto vai pakettiauto tai onko se sukevan vankila ei sitä harkintaa ole tehty se on käytännön asia vaan on harkittu periaatteellisesti painaako näiden vankien turvallisuusriski ja vartijoiden turvallisuusriski ja jos se koetaan välttämättömäksi sen riskin pienentämiseksi niin painaako se niin paljon että jollekin konnalle joka joko istuu vankilassa tai sitten on tutkintavankeudessa epäiltynä rikoksesta voidaan laittaa käsiraudat ja nyt me olemme sitä mieltä että ei paina ei paina niin paljon että suomen perustuslaki perustuslaki perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan sallisi käsirautojen laittamisen kaikille samaan kuljetukseen osallistuville vangeille tästä on kyse ei vantaan vankilan bussista no sitten jos mennään tähän puoleen niin menee vielä vaikeammaksi perustuslakivaliokunnan jäsen hoskonen kertoi että se on kyllä ihan yksilönvapauksien kunnioittamista ja kaikin puolin sopivaa että laitetaan johonkin lukittuun häkkiin niin kuin hän sanoi se mies tai nainen saadaan laittaa sinne lukittuun häkkiin kuljetuksen ajaksi ja se on teidän mielestänne hyvä juttu mutta se että hänelle voitaisiin laittaa käsiraudat on perustuslain vastaista käsittämätöntä sitten pitää sanoa tästä pöydällepanosta että kun edustaja hoskonen nyt kuitenkin ritarillisesti yritti puolustaa ainoana perustuslakivaliokunnan paikalla olevana jäsenenä tätä perustuslakivaliokunnan kantaa joka olisi ollut kyllä parempi kuulla esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja lapintieltä niin vaikka edustaja hoskosen yritys olisi oikeustieteen termein niin sanottu kelvoton yritys eli yritys oli hyvä mutta lopputulos ei ei ollut kovin vakuuttava eikä toteuttanut oikeasti asian perustelemista tyydyttävällä tavalla niin katson että edustaja hoskosen ritarillinen yritys on riittävä syy siihen että perun tämän pöydällepanoesityksen ja ehkä asiaan on jonkun verran vaikuttanut sekin että sitä ei kukaan näytä kannattavan
no niin otetaan tässä lyhyt vastauspuheenvuorokierros

huomata se että kun niitä nykyaikaisia kuljetusautoja on jo olemassa ja siellä jokaiselle vangille tai tutkintavankina olevalle henkilölle on oma varattu tilansa joka on hänelle turvallinen

on myös sitä että jos joku siellä rupeaa riehumaan hän ei riehumalla pääse aiheuttamaan vahinkoa toisille ihmisille sehän siinä on se idea jos auto ajaa vaikka metsään niin ei kukaan pääse karkaamaan kaikki istuvat kuitenkin turvallisesti turvavöissä ja niin edelleen eli tässä on kyllä myrsky vesilasissa kysymyksessä kolmas asia kun esimerkiksi sukevalla tai jossakin muussa vankilassa näitä hienoja autoja ei ehkä ole niin murheellistahan siinä on se että poliisi joutuu kuljettamaan heitä sitten mustanmaijan takapenkillä

arvoisa puhemies eihän ole niin että turvallisuutta halutaan vähentää vaan kysymys on siitä miten se turvallisuus voidaan turvata ja miten se voidaan taata pitääkö se tehdä niin että kajotaan oikeuksiin kuten yksilönvapauteen ja niin edelleen vai voidaanko se tehdä muulla tavoin jolloin ei tarvitse tehdä näin rankkoja toimenpiteitä siitähän perustuslakiarvioinnissa on kysymys ei siitä että teidän mielestänne se olisi ollut parempi tapa tai pitääkö jostain tavasta kysymys on siitä että kun yksi henkilö aiheuttaa tämän vaaran riittääkö että häneen kohdistuu se vai kohdistetaanko silloin vapauteen puuttuminen myös niihin joilla ei ei ole mitään osallisuutta siihen mutta toki kysymys on siitä että pitää turvata ja on tietenkin viranomaisten valtion ja meidän asia turvata se turvallisuus se on mahdollista tehdä ilman että rikotaan näin perustavanlaatuisia oikeuksia eikö se nyt ole ihanteellinen ratkaisu sitten

arvoisa puhemies lakivaliokunnan mietintö ja nyt tämä keskustelu kyllä kirvoittavat sen ajatuksen että tätä mietintöä kannattaa ehdottomasti käyttää perusteluna toiseen asiaan joka siellä lakivaliokunnassa on kesken elikkä tämä käräjäoikeusverkoston harventaminen sukevan vankila on nimittäin se vankila jossa myös näitä tutkintavankeja on ja iisalmen käräjäoikeuden kanslian lakkautushan on tässä esityksessä sisällä monta kertaa täällä salissa on sanottu että se on nimenomaan näistä kaikista käräjäoikeuden kanslioista se jonka lakkauttaminen ei näilläkään näkymin ole tuomassa mitään säästöjä johtuen siitä että tällä hetkellä kuopiossa ei ole tarpeeksi tiloja siihen että sekä varkaudesta että iisalmesta ollaan siirtämässä

edustaja hoskonenkin totesi itse en tunne asiaa tarkasti onko sukevalla sitten minkälaisia kuljetusautoja mutta olen kuullut että kun siellä

aiemmin kuljetusmatkoille riitti pienempi poliisimiehitys kun lähdettiin käymään iisalmessa mikä yleensä vei korkeintaan puoli päivää niin nyt kun lähdetään ajamaan sieltä kuopioon joka joka tulee jo lähestulkoon yhdeksänkymmenen kilometrin päähän iisalmesta ja yli sadan kilometrin päähän sukevalta tarvitaan koko päivä tähän kuljetukseen tarvitaan useampi poliisimies jolloinka nämä kustannukset entisestäänkin kasvavat elikkä nytten kun me toteamme että esimerkiksi tällaisissa kuljetuksissa ei voida käyttää

voisi olla käsiraudat niin silloinhan tämä entisestäänkin on lisäämässä näitä kustannuksia joita valtiolle on tulossa tästä iisalmen käräjäoikeuden kanslian lakkauttamisesta näin ollen toivon että jos täällä on vielä lakivaliokunnan henkilöitä paikalla niin tämä tämä mietintö otettaisiin vakavana perusteena sille että iisalmen käräjäoikeuden kansliaa ei lakkauteta

tämä keskustelu kirvoitti kyllä minut kysymään olenko ymmärtänyt oikein ja toivottavasti edustaja hoskonen voisi sitten vahvistaa tai olla vahvistamatta näkemystäni että tässä on kuitenkin kysymys siitä että on ryhmä jonka yhteinen nimittäjä on tässä kohtaa vanki ja sillä yhteisellä nimittäjällä ei voida tehdä koko joukolle yhtenäistä päätöstä ilman että rikotaan ihmisen perusoikeuksia eli jokaisen kohdalla voidaan tehdä tämä perusoikeudellinen arviointi jos hän on uhka mutta mielestäni

hänen taustansa perusteella

arvioitu että hän ei ole uhka muille vangeille on kyllä perusteetonta se että hänet sidotaan sen vuoksi että hänen yhteinen nimittäjänsä näiden muiden kanssa on vanki että meillä joiltakin ihmisryhmiltä oman kulttuuriperimänsä tai vaikkapa meillä täällä kotimaassa olevaan vähemmistöön

kuulumisen vuoksi voidaan yksilönvapautta rajoittaa ilman että sitä perustellaan sen yksittäisen yksilön osalta minun mielestäni jos olen ymmärtänyt oikein tästä on nyt kysymys että perustuslaki ei mahdollista jonkun yhtenäisen ja yhden nimikkeen perusteella tehtäviä ratkaisuja jotka menevät yksilön oikeuden edelle

arvoisa puhemies kun täällä on viitattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin niin tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä viitataan moniin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja suosituksiin mutta se lienee selvää että tämä hallituksen esittämä momentti joka nyt tulkinnan mukaan on vastoin suomen perustuslakia ei olisi ollut vastoin mitään suomea sitovaa ihmisoikeusvelvoitetta toiseksi tässä edustaja biaudet kertoi että näin rankoilla toimilla puututaan yksilönvapauteen no en ole ihan varma etteikö se olisi aika rankka toimenpide että suljettuun häkkiin lukittuun häkkiin laitetaan sen kuljetuksen ajaksi

myös sinut voitaisiin laittaa käsirautoihin ei ole niin vaan tässä hallituksen esityksessä oli monta edellytystä ensinnäkin että se on lyhytaikainen kuljetus toiseksi että se on samassa ajoneuvossa mutta kolmanneksi ja oleellisimmin että se on välttämätöntä siis välttämätöntä

perustuslakivaliokuntahan kuuli monia asiantuntijoita kuten muun muassa apulaisoikeusasiamies jussi pajuojaa oikeusasiamieshän valvoo vankiloiden olosuhteita että siellä vankeja kohdellaan niin kuin ihmisoikeussopimus edellyttää ja ihmisarvo yleensä edellyttää kuultiin myös professori olli mäenpäätä ja professori kimmo nuotiota ja sitten professori lavapuro antoi lausuntonsa ja professori martin martin scheinin antoi myös lausuntonsa kirjallisesti viime mainittu asiantuntijahan on kansainvälisesti arvostettu ihmisoikeusjuristi kyllä minun mielestäni tämä ihmisoikeuspuoli tässä tuli aika hyvin käsiteltyä ja myös se puoli että kun vankia tai tutkintavankeudessa olevaa lähdetään viemään jonnekin tuomioistuimen käsittelyä varten niin kyllä hänen oikeuksistaan pidetään huoli ja otetaan huomioon myös se että kuljetuksessa on tietenkin muitakin vankeja monessa tapauksessa että heidänkin turvallisuudestaan huolehditaan pitää muistaa että kun se kuljetus lähtee niin eivät tietenkään ovet ole siinä autossa auki se on jo lukittu sillä hetkellä kun se lähtee siis ulko ovet on lukittu siitä ei pääse ulos millään onko sitten yhden lukon takana vai kahden lukon takana se ei minusta ole tässä asiassa oleellista koska kuitenkin on pidettävä huoli siitä että ihminen viedään sinne tuomioistuimeen turvallisesti ja palautetaan sieltä omaan paikkaansa turvallisesti ja niin että ei kenenkään muun ulkopuolisen ihmisen turvallisuutta vaaranneta sehän tässä on se tehtävä ja kun kerran ihmisoikeustuomioistuimen ja euroopan neuvoston ohjeet antavat tämän mahdollisuuden

verrattuna erittäin erittäin erittäin erilainen olosuhde kuin mihin me olemme täällä ulkopuolella

vaalikentille mutta pitkään keskustelua voitaisiin käydä siitä että perustuslakivaliokunnan jäsenen hoskosen mielestä vangin jota kuljetetaan vaikka sairaalaan tai oikeudenkäyntiin tai muualle pitää sietää se että hänet pannaan lukittuun autoon eikä se riitä vaan siellä lukitussa autossa hänet pannaan niin kuin edustaja hoskonen käytti ilmaisua lukittuun häkkiin se hänen pitää sietää mutta jos hänen pitäisi sietää se että hänelle pannaan käsiraudat koska se on välttämätöntä muiden vankien tai muun henkilön turvallisuuden takaamiseksi niin se on perustuslain vastaista sitä ei tämän vangin enää pidä sietää

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia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

arvoisa puhemies kannatan tämän hallituksen esityksen tavoitetta ympäristöluvanvaraisuuden keventämisestä on hyvä että luvanvaraisuus poistetaan monilta toimilta joiden ympäristövaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä ne siirretään rekisteröintimenettelyn piiriin tällöin niiden ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella näin asetukseen perustuvat vaatimukset ovat samoja kaikille toimijoille ja toimintakohtaisiin lupiin verrattuna toiminnanharjoittajien asema yhdenmukaistuu tässä ehdotamme osin myös luvanvaraisuuskynnyksen nostamista hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokuntakin on pitänyt esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena yhdyn valiokunnan kantaan arvoisa puhemies tämä esitys jatkaa hallituksen linjaa byrokratian purkamiseksi hallinnon sujuvoittamiseksi ja resurssien kohdistamiseksi oikeisiin painopisteisiin huolehtien kuitenkin samalla siitä että hallinnon keventämistoimet eivät vaaranna ympäristönsuojelun tasoa ja että kansalaisten osallistumisoikeus ympäristöä koskevaan päätöksentekoon turvataan arvoisa puhemies tämä on hyvä linja ja ja tällä on hyvä jatkaa
arvoisa herra puhemies valiokunnan mietintö on erittäin ansiokas ja mietinnössä toteutuu nimenomaan se hallituksen linja jolla pyritään tämän vaalikauden aikana poistamaan mahdollisimman paljon turhaa byrokratiaa normeja puretaan ja ennen kaikkea pyritään siihen että jos esimerkiksi joku yrittäjä on aikaisemmin joutunut siihen lupaviidakkoon ja on sitten estynyt liiketoiminta ja

elinkeinonharjoittajien tai yrittäjien rehellisesti tekemiä hakemuksia ja ne paperit vain jostain syystä jonkun byrokraatin pöydällä seisovat siellä meidän on kyllä tehtävä tässä suomenmaassa ihan oikeasti nyt sekä eduskunnassa että myös tuolla ministeriöissä ja muissa viranomaisissa selkeä linjanmuutos että saamme nämä investoinnit liikkeelle